Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, kohta kaksi vuosikymmentä sitten Eurooppa päätti, että 20 luvulle tultaessa Euroopan unioni on maailman kilpailukykyisin talousalue. Niin ikään päätettiin, että kolme prosenttia bruttokansantuotteesta pitää sijoittaa tutkimukseen ja kehittämiseen. Me tiedämme, että molemmissa tavoitteissa Eurooppana olemme epäonnistuneet aika pahoin.

Pidättekö realistisena sitä, että jossakin vaiheessa todellakin olisimme maailman kilpailukykyisin talousalue? Täällä uusi komission puheenjohtaja piti eilen hyvän puheenvuoron, mutta hän ei juurikaan maininnut maataloutta, joka on tärkeä toimiala koko Euroopan turvallisuuden yhden osan kannalta. Miten Suomi aikoo edistää ruokaturvallisuutta, ruoan tuotantoa Euroopassa ja viljelijöiden toimeentuloa, joka monella tavalla on tällä hetkellä haasteellisessa tilassa?